Me olemme sitoutuneet ihmisarvon puolustamiseen kaikissa olosuhteissa ja meidän pitää tehdä se yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa.

komissiolla on Egyptin hallituksen kanssa ja hallinnon kanssa. Mehän tiedämme, että Egyptin hallitus ja hallinto eivät kunnioita samalla tavalla ihmisoikeuksia, koska heidän lähtökohtansa on valitettavasti toinen, mutta minkälaisia konkreettisia toimia tuolla alueella nyt on yhdessä Egyptin kanssa tehty ja mitä myönteistä kerrottavaa niistä on meille?